Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää, sillä mietintö ei ole mielestäni kaikin puolin sen linjan mukainen, jolla tosiasiallista tasa arvoa Euroopassa tulisi rakentaa.

Niin johtopaikkoja jaettaessa kuin työntekijöitä rekrytoitaessa pitäisi vaakakupeissa painaa nimenomaan kaikki muut seikat kuin sukupuoli.

Lakisääteisiä sukupuolikiintiöitä ei ole, vaan Suomen malli perustuu elinkeinoelämän itsesääntelyyn ja se toimii.